Arvoisa puhemies, kiitän Lívia Járókaa erinomaisesta mietinnöstä, joka nostaa esille romaniväestön aseman ja erityisesti naisten ja tyttöjen tilanteen.

Lähtökohtana on kuitenkin se, että henkilöt saavat ehdottomasti itselleen henkilöpaperit, jotta he eivät altistu ihmiskaupalle ja erilaisille mafiajohtoisille kerjäämisorganisaatioille. Tiedän, että on edelleenkin EU maita, jotka eivät myönnä papereita kaikille romaneille. On myös tärkeätä, että romanit pääsevät itse päättämään omasta, heitä koskevasta politiikastaan eli heidät tulee osallistaa romanipolitiikan tekemiseen.